Arvoisa puhemies, tämä keskustelu Venäjän oikeusvaltiotilanteesta on erittäin tarpeellinen, koska Venäjä on meille strategisesti tärkeä kumppani ja siksi näitäkin asioita on nostettava esille. Eurooppalaisia arvoja on suojeltava, tapahtui se sitten Euroopan sisällä, naapuruuspolitiikassa taikka strategisten kumppaneiden kesken. Erityisesti haluaisin kiinnittää huomiota viimeaikaiseen lainsäädäntökehitykseen, jossa Venäjällä kansalaisjärjestöjä on ruvettu leimaamaan ulkomaalaisiksi agenteiksi. Tai itse asiassa kansalaisjärjestö saa itse valita, leimautuvatko he ulkomaisiksi agenteiksi vai rekisteröityvätkö tällaiseen ulkomaisten agenttien rekisteriin.

Useita venäläisiä kansalaisjärjestöjä on joutunut tämän tyyppisen vainon kohteeksi. Toivon, että erityisesti nostettaisiin kansalaisyhteiskunnan vapaan toiminnan turvaaminen esille.